Arvoisa puhemies, varmasti vuodesta toiseen naisten päivänä on nostettu ihan samat kysymykset esiin. Luulen, että moni jo ajattelee, että miksi näitä ei ratkaista. Ehkä yksi ongelma on se, että meillä ei sittenkään ole tarpeeksi tietoa siitä, miten asiat ovat tällä hetkellä. Haluaisinkin kysyä esittelijöiltä, että kun Euroopan unionin yhteydessä toimii tasa arvoinstituutti joka minun mielestäni on aika hiljainen, en ole paljon kuullut tästä tasa arvoinstituutista oletteko te pystyneet käyttämään tämän tasa arvoinstituutin tietoja näiden mietintöjen teossa.